Haluaisin kysyä, millä perusteella te väitätte, että sosiaalidemokraatit haluavat jatkaa samaa linjaa? Olemme koko ajan korostaneet sitä, että investoinneille täytyy raivata tilaa, talouteen täytyy saada happea, työllisyys täytyy saada paranemaan ja niin edelleen.